Vaikka Iranin lainsäädäntö ei sisällä apostasian rikosnimikettä, voivat tuomarit tulkita islamilaista lainsäädäntöä melko vapaasti. Tämä on johtanut jopa kuolemantuomioihin. Iranin viranomaiset sanovat usein, että maassa vähemmistöillä on täydet oikeudet. Tosiasiassa Iranissa on kolme tunnustettua vähemmistöä, juutalaiset, kristityt ja zarathustralaiset, mutta esimerkiksi arabeja, kurdeja, muslimivähemmistöjä, azereita, balucheja, suufeja ja niin edelleen ei ole mainittu. Kolmella tunnustetulla vähemmistöllä on viisi paikkaa 190 henkisessä parlamentissa ja he saavat suorittaa uskonnollisia rituaalejaan.